Arvoisa puhemies, jälleen kerran olemme tulleet hankalien matkojen jälkeen tänne Strasbourgiin, jossa tilat ovat liian pienet ja kiire aina suunnaton, kun liikaa asioita joudutaan tiivistämään yhteen äänestysviikkoon. Jälleen me istumme täällä iltamyöhällä keskustelemassa, kun mielekästä aikaa ei ole saatavilla. Tämä on järjetöntä, tämä on kohtuutonta, tämä on sietämätöntä. Me pyrimme säästöihin, mutta kaikkein ilmeisin tuhlauksen muoto yhä jatkuu ja yli 10 prosenttia parlamentin vuosibudjetista haaskataan kahden istuntopaikan järjestelyyn. Itse me europarlamentaarikot emme tätä halua ja on surkuhupaisaa, ettemme saa itse päättää, missä haluamme kokoontua. Olemme kuin koululaisia, joille määrätään koulu ja lukujärjestys.

Kansalaisille meidän Strasbourgin matkoistamme on tullut EUn tehottomuuden vertauskuva ja tämän kalliin ja saastuttavan matkailun lopettaminen on yleisimpiä toiveita, joita tavalliset kansalaiset minulle esittävät.